EU tulee nyt jo jälkijunassa. Arktinen kysymys on kytkeytynyt myös EU Venäjä suhteeseen. Missä on Suomen aloitteesta käynnistetty pohjoinen ulottuvuus?

Pelkkä rahallinen tuki ei riitä ilman kestävää strategista näkemystä alueen hyödyntämisestä.

Kolme arktiseen alueeseen kuuluvaa maata, Suomi, Ruotsi ja Tanska, eivät voi toimia yksin.

Vastaako EU kutsuun, vai myöhästymmekö me todella junasta, joka on jo lähtenyt kohti pohjoisnapaa?